Arvoisa puhemies, arktisella alueella on vettä, jäätä ja luontoa, mutta sen lisäksi siellä asuu neljä miljoonaa ihmistä, jotka haluavat kehittää itseään ja alueensa elinkeinoja. Alueelle pitääkin saada kasvua ja investointeja, mutta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.

Parlamentin liberaaliryhmä on johdollani alusta alkaen antanut tälle hankkeelle täyden tuen, ja Lapin yliopiston yhteistyöverkostohan laatii asiasta parhaillaan vaikutustenarviointia, ja toivon, että tämä keskus sitten pysyvänä perustetaan.

Pohjoisten alueiden asioiden pitää olla korkealla Euroopan unionin poliittisella agendalla, ja toivon, että kun me seuraavan kerran tästä asiasta keskustelemme, niin tämä keskustelu tapahtuisi vähän varhaisempaan aikaan, koska tämä keskustelun sijoittaminenkin jotakin osoittaa. Sitten lopuksi haluaisin todeta, että Euroopan unionin parlamentilla ei ole olemassa arktisten asioiden valtuuskuntaa. Tällainen pitäisi varmaankin perustaa, ehkä seuraava parlamentti, ellei tässä ehdi, se nostaisi arktisen politiikan painoarvoa myös täällä parlamentissa, ja toivon, että me yhdessä ryhdymme tätä asiaa nyt sitten viemään eteenpäin ja tätä kautta tuomaan asia entistä tärkeämmälle